Arvoisa puhemies, äänestin päätöslauselman puolesta. Tiedot Bangladeshin ja Pakistanin uhreista ovat järkyttäviä, mutta järkyttävää on myös kyseisten maiden hidas, jopa välinpitämätön toiminta tekstiilityöntekijöiden työolosuhteiden parantamiseksi. Eurooppalainen kuluttaja tarvitsee asianmukaista tietoa siitä, millaisissa olosuhteissa Euroopassa myytävät vaateliikkeet tuottavat tuotteitansa.